toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisat kansanedustajat ilmoitan että espanjan parlamentin puhemies ana pastor seurueineen on saapunut seuraamaan täysistuntoa eduskunnan puolesta lausun arvoisat vieraat tervetulleiksi eduskuntaan

arvoisa puhemies bienvenidos amigos tulorekisteri otettiin käyttöön tämän vuoden alusta ja se on osa suurempaa tulotietojärjestelmää jolla on suuri merkitys suomalaisen talouden ytimessä sen käyttö selkeyttää ja yksinkertaistaa vähintäänkin keskipitkällä aikajänteellä työnantajan ja viranomaisten menettelyitä ja se on tässä ensimmäisessä vaiheessa varsin käytännöllinen työkalu mutta ehkä tässä yhteydessä on syytä muistuttaa siitä mikä on tulorekisterin merkitys laajemmalti kaksituhattakaksikymmentä luvulla on asetettu suuria toiveita sekä työllisyyden että sosiaaliturvan osalta työllisyyden kasvattamisessa tulorekisteri mahdollistaa sen että esimerkiksi etuuksilla olevia ei enää rangaista lyhytkestoisten työtehtävien vastaanottamisesta niin että maksatukset viivästyisivät vaan voidaan pysyä reaaliajassa ennen kaikkea välttämätön sosiaaliturvan uudistus on se jossa tulorekisteri on tärkeä työkalu se mahdollistaa toivottavasti sen mihin kaikki täällä pyrimme seuraavalla vaalikaudella että sosiaaliturvajärjestelmä olisi sellainen että ihminen kaikissa elämänvaiheissaan voisi joustavasti siirtyä turvalta toiselle ollessaan kokoaikaisessa palkkatyössä keikkatyössä määräaikaisessa työssä yrittäjänä opiskelijana perhevapailla työttömänä

että voisi siirtyä joustavasti ja myöskin viivästyksettömästi ja etuuksiaan heikentämättä tilanteesta toiseen

arvoisa puhemies tuossa edustaja harakka edellä juuri ihan hyvin kuvasi tämän tulotietojärjestelmän merkitystä tietenkin tänä päivänä on nykyaikaa ja tulevaisuutta se että asiat sujuvat mahdollisimman mutkattomasti ja tiedonsaanti on helppoa ja samoin myös se että kansalaisilla

noteerata myös tässä yhteydessä
arvoisa puheenjohtaja tietorekisteri on osa hallituksen strategisen ohjelman uudet toimintatavat hanketta osa digitalisaation hyödyntämistä tärkeää on minusta byrokratian vähentäminen normien sujuvoittamisessa hyvä että oppositiokin antaa täällä tälle työlle tunnustusta on todella totta kun me pyrimme suomessa sosiaaliturvajärjestelmää uudistamaan yksinkertaisemmaksi oikeudenmukaisemmaksi ja kannustavammaksi että siinä tarvitaan riittävä tietopohja ajantasainen tietopohja ja tulorekisteri tulee siinä todellakin olemaan kaksituhattakaksikymmentä luvulla erittäin tärkeä tärkeä väline sen takia on todella hyvä että nyt tällä vaalikaudella saadaan tämä hanke valmiiksi totta kai kaikissa uudistuksissa tämä nivelvaihe kun siirrytään uudistukseen tulee asettamaan melkoisia haasteita vaikkapa tilitoimistoille yrittäjille ja osin kansalaisillekin mutta uskon että niistä suhtkoht pienin vaikeuksin päästään ylitse ja tämä alkaa alkaa pelittää sitten keväällä jo

arvoisa rouva puhemies kyllä se on niin kuin tässä on sanottu että tulorekisterin joka on jo itsessään merkittävä uudistus kaikkein merkittävin seurannaisvaikutus on juurikin se että sosiaaliturvaa voidaan perin pohjin uudistaa on vuosikymmeniä palvellut isänmaata ja sen kansalaisia hienosti mutta toisaalta enää ei ole sitä maailmaa että koulunpenkiltä lähdetään neljäksikymmeneksi vuodeksi samaan ansiotyöhön ollaan neljäkymmentä tuntia viikossa ja ja kaikilla olisi tähän mahdollisuus se päivä ei enää ole tätä päivää meidän sinisten ratkaisu on juurikin se että uudistetaan sosiaaliturva tällaiseksi perusturvaksi käänteisen tuloveron kautta eli sosiaaliturva vähenee palkkatulojen kasvaessa mutta vastikkeellisesti eli täytyy aktiivisesti hakea töitä niin kuin tietysti tälläkin hetkellä täytyy työttömän työnhakijan aktiivisesti hakea töitä jotta tukea saa tietysti sitten kun tietyn palkkatason ylittää ei enää tätä perusturvaa tarvita mutta se mahdollistaa juuri sen mihin edustaja harakkakin tässä viittasi että pienipalkkaistakin työtä kannattaa ottaa vastaan ja kun tuolla turuilla ja toreilla ihmisille juttelee erityisesti täällä pääkaupunkiseudulla ja varmasti muissakin suurimmissa kaupungeissa niin tämähän on se sosiaaliturvaan liittyvä ongelma nuorillakin että kannattaako työtä ottaa vastaan kaupungeissa joissa esimerkiksi vuokrataso on varsin korkea vai sitten saada tukea jopa enemmän kuin siitä pienipalkkaisesta työstä

tulorekisteri mahdollistaa siihen teknisen ratkaisun minusta vaikuttaa siltä oli seuraava hallituspohja mikä tahansa että tällainen sosiaaliturvan uudistus tavalla tai toisella tulee siniset toivovat että se uudistus olisi nimenomaan myös vastikkeellinen

arvoisa rouva puhemies todellakin erinomainen uudistus ja näyttää hienosti siltä että koko eduskunta on samoilla linjoilla tämä luo erinomaisen pohjan sille miten me teemme työttömyysturva ja sosiaaliturvauudistuksen sitten seuraavalla eduskunta ja hallituskaudella tosiasia on tällä hetkellä tilanne on se että että kun joku status muuttuu niin itse asiassa viranomaiset joutuvat tsekkaamaan mikä tilanne on ja samanaikaisesti keskeytetään varmuuden vuoksi työttömyysturva ja voi olla että menee kaksi kolmekin kuukautta ennen kuin työttömyysturvaa saa uudestaan minkä seurauksena kukaan ei uskalla liikahtaa yhtään mihinkään

osallistavan sosiaaliturvan kannalta tämä on mahdollistava ratkaisu tällä luodaan edellytyksiä sille että pystytään tietämään perusteet työllistymiselle tai sitten sosiaaliturvalle paremmin ja nopeammasti mutta tähän mennessä tämä on tarjonnut tietysti yrityksille

lähinnä kirjanpitopalveluyrityksille hallinnollista taakkaa ja sitten myös investointeja tästä eteenpäin kun saadaan nämä järjestelmät parempaan kuntoon kuin missä ne tällä hetkellä ovat koska siellä on haasteita olemassa uskon että tästä syntyy huomattavasti paljon enemmän monikymmenkertaisesti säästöjä nimenomaan hallinnollisessa taakassa

puhemies myös minä näen että tämä on ennen kaikkea mahdollistava niin että voidaan sosiaaliturvaa kehittää meidän järjestelmämme nyt on perustunut siihen että ollaan joko kokonaan töissä tai kokonaan työvoiman ulkopuolella ja ja osa aikaisten töiden yhteensovittaminen sosiaaliturvaan on on varsin hankalaa vaikka meillä onkin soviteltu päiväraha tämä antaa nyt välineitä juuri siihen mihin edustaja jaskari viittasi että että ei tule sitä ongelmaa että lyhytaikaista työsuhdetta ei kannata ottaa vastaan koska työttömyysturvan maksu katkeaa hän saa kyllä jälkikäteen kaikki takaisin mutta harvalla on itsellä puskuria valmiina minkä vuoksi se on käytännössä estänyt ly hytaikaisten töiden vastaanottamisen nyt tässä luodaan järjestelmä joka yhdessä sosiaaliturvan uudistamisen kanssa tekee tämän mahdolliseksi

jääkö minulle nyt enemmän tästä käteen tai mitä muuta minulle tapahtuu sen jälkeen jos otan tämän lyhytaikaisen työn vastaan vaan työnteko kannattaa aina tämä on sellainen tavoite johon meidänkin täytyy pyrkiä ja ja uskon ja toivon että että kun seuraavan hallituksen suuri asia varmaan tulee olemaan sotu uudistus tästä salista löytyy riittävästi yhteistä tahtoa muuttaa tämä järjestelmä kaikkien suomalaisten eduksi

arvoisa puhemies varmastikin on niin että seuraavan hallituksen yksi suurimpia hankkeita on sitten sosiaaliturvan uudistaminen ainakin jos sote uudistus saadaan tällä vaalikaudella vietyä läpi jos ei saada seuraava hallitus ryhtyy jälleen tekemään sote uudistusta sekin on selvä asia mutta jokainen meistä tai ainakin suuri osa meistä tunnistaa ja ja tunnustaa sen että sosiaaliturva todella vaatii uudistamista ja kun keskustelua kuulee niin meillä on samantapaisia ajatuksiakin ainakin periaatteista ja tavoitteista mitä siinä pitää olla sosiaaliturvan pitää olla nykyistä yksinkertaisempi ja selkeämpi tästäkin minkä esimerkiksi edustaja satonen otti äsken esiin että että kaiken työn pitää aina kannattaa varmaan olemme aika lailla yhtä mieltä mutta on aika pitkä polku ennen kuin päästään siihen koska tiedämme että sosiaaliturva on aika monimutkainen siinä on hyvin monta liikkuvaa osaa ja on iso revohka saada tuo maaliin semmoinenkin ajatus tässä on ainakin itselleni hissukseen kypsynyt että kun tuo sosiaaliturvan uudistamishanke on niin iso ei sitä ehkä ihan yhden vaalikauden aikana kannata edes yrittääkään vaan otetaan suosiolla sitten ainakin kaksi vaalikautta että saadaan se kokonaisuus uudistettua paloissa osa seuraavalla vaalikaudella osa jää sitten myöhempään ehkä niinkin edustaja harakka tämä lakiesitys on osaltaan työkalu jotta voidaan voidaan lähteä sosiaaliturvaa uudistamaan muutaman muun hallituksen esityksen kanssa ja ja on toivottavaa että

joka laitettiin vireille jo edellisen vaalikauden aikana on viety eteenpäin tahdon kiittää hallitusta myös siitä että perustulokokeilua on viety tämän vaalikauden aikana eteenpäin toki vihreänä toivon sitä että perustulokokeilua voitaisiin jatkaa ja sen piiriä voitaisiin laajentaa myös muihinkin kuin puhtaasti ja se voitaisiin saada valtakunnalliseksi niin että vähintään noin kymmenentuhatta ihmistä olisi mukana eri eri elämäntilanteista ihmisiä mukaan siihen niin saadaan vähän parempaa tietoa ja kun saadaan parempaa tietoa voidaan tehdä parempia uudistuksia mutta tartun myös siihen mitä edustaja kaikkonen toi viisaasti esiin juuri äsken että sosiaaliturvan uudistaminen on kokonaisuudessaan on kokonaisuudessaan niin valtavan kokoinen asia että siinä tarvittaisiin parlamentaarista yhteistyötä kenties tämäntyyppistä komitealaitosmallia uudestaan takaisin jotta eduskunnassa työ ei menisi aina siihen että kukin hallitus vuorollaan tekee tyhjäksi edellisen vaalikauden työtä vain omia sidosryhmiä kuunnellen vaan saataisiin jatkuvuutta ja vakautta sitä suomi ennen kaikkea tarvitsee minusta on hyvää se mitä tulee sosiaaliturvan uudistamiseen kokonaisuutena että täällä jaetaan hyvin paljon yhteisiä nimittäjiä täällä jaetaan se että työn tekemisen täytyy olla aina kannattavaa työntekijän palkkaamisen pitää olla aina kannattavaa ja aina on viisaampaa ottaa myös pieniäkin työpätkiä vastaan se vähentää myös pimeän työn tekemistä työtä on monesti tarjolla mutta ennen kaikkea tuo verokiila on hyvin suuri ja monia muitakin epäkohtia on jotka estävät tekemättömän työn tekemisen se on varmasti yhteinen tahtotila että kaikki työ mikä on tehtävissä myös tehdään mutta varmaan isoin asia mikä jakaa mistä käydään keskustelua on tosiaan kysymys vastikkeellisuudesta vastikkeettomuudesta siihenkin kytkeytyy tämä byrokratiakysymys aina kun on vastikkeellisuutta siinä ohjataan tietyllä tapaa ja se kytkee aika paljon myös byrokratiaa mukaan itse ajattelen niin että nykyisen minimisosiaaliturvan voisi käyttää kustannusneutraalisti perustulon kautta niin että jokainen saisi tietyn perusturvan tason

arvoisa puhemies olin kuulevinani edustaja kaikkosen ansiokkaassa puheenvuorossa kokemuksen viisastuttamaa sävyä varmaankin on näin että kun tehdään jokin valtava uudistus niin se kannattaa tehdä vaiheittain ja realistisessa aikataulussa eikä pyrkiä liian liian kunnianhimoiseen aikatauluun jos ja kun hallituksen sote malli jää toteuttamatta niin rohkenisin olla kuitenkin sillä tavalla luottavainen seuraavan seuraavan hallituksen hankkeisiin että jos keskitytään aidosti pelkkään soteen eikä sotketa siihen pelastuslaitosten uudelleenorganisoimista niin kolmentuhannenkahdeksansadan sivun sijaan voitaneen saada kymmenesosalla lakiesitysmassasta tämä asia eteenpäin ja vihdoin maaliin kaksituhattakaksikymmentä luvun alussa mutta palatakseni tähän tähän tulorekisteriin se on myös olennainen osa sdpn esittämää reformia joka on työtulotuki eli kaikkein pienipalkkaisimman työn tukeminen eli kun meillä on siis paljon tehtäviä joista maksetaan alle viisitoistatuhatta euroa vuodessa jopa kokoaikaisia töitä kuten metrosiivoojan puhumattakaan sitten määräaikaisista ja osa aikaisista töistä joihin veronalennukset eivät pure koska veroa ei makseta valtionverotus on nolla tässä pisteessä niin siihen olemme esittäneet työtulotukea jonka idea on siis se että käteen voisi jäädä pienipalkkaisista töistä enemmän kuin on nimellispalkka silloin tarvittaisiin joka kuukausi ennakonpidätyksen sijaan ikään kuin ennakkoveronpalautus ja sen pitää ehdottomasti toimia reaaliaikaisesti niin että ihmisen kannustin ottaa pienipalkkaista työtä vastaan tuntuu kouriintuntuvalta tämän toteuttamiseen tulorekisteri olisi äärimmäisen tärkeä työkalu meillä on tällä hetkellä tilanne jossa kannustimet ovat enemmänkin paperilla kuin kuin tosiasiallisia on olemassa ikään kuin tämmöinen moraalis eettinen syy minkä takia palkkatyön verottaminen on edullisempaa kuin työttömyysetuudesta pidätetty pidätetty vero ihmiset eivät aidosti arjessaan koe sitä kannustinvaikutusta kokemusta siitä että vastaanotetusta työstä jää oikeasti hyötyä

avulla ihminen kokee myös arjessaan sen että pätkittäinen repaleinenkin työ kannattaa ottaa vastaan ja se näkyy välittömästi lompakossa

tästä hallituksen esityksestähän sukeutuikin varsin mielenkiintoinen ja myös laajempi keskustelu liittyen sosiaaliturvaan ja sen uudistamisen tarpeeseen todettakoon myös että toki seuraavakin lakiesitys esiintyvien taiteilijoiden tilanteen parantamisesta jota tänään käsittelemme on erittäin tärkeä edistettävä asia ja yksimielisyys siitä onkin hyvä asia mutta ottaakseni kantaa myös tähän laajempaan keskusteluun jota tässä on käyty liittyen sosiaaliturvan tarpeen uudistamiseen niin kyllähän problematiikka sosiaali ja terveysuudistuksen jälkeen sosiaaliturvan uudistaminen vaikeuskerroin ei varmasti ainakaan pienene koska perusturvan piiriin liittyy niin eläkekysymyksiä ansiosidonnaiseen turvaan liittyviä kysymyksiä ja toki myös itse perusturvaan liittyviä kuten tiedämme historiasta niin siellä on saman pöydän piirissä sitten myös muitakin voimia kuin vain pelkästään parlamentin edustajia on erittäin merkittävää että tällä vaalikaudella on pystytty jo menemään siihen suuntaan että perustulokokeilua on pystytty ensimmäistä kertaa suomen kaltaisissa oloissa kokeilemaan niin laajasti miten nyt on tehty se on myös maailmanlaajuisesti erittäin merkittävä ja suuri kokeilu sen vaikutuksia alamme saamaan minusta olisi järkevää että kun kansallinen tulorekisteri nyt voimaan sen avulla kokeiltaisiin esimerkiksi käänteistä tuloveroa sitten on tietenkin hirvittävän tärkeää ollut se että nykyinen keskustajohtoinen hallitus on jo valmistellut tätä asiaa myös tulevia vaalikausia varten parhaillaankin toimii toimeliaisuuden lisäämiseen tähtäävä parlamentaarinen hanke joka työstää materiaalia ja vaihtoehtoisia polkuja mitä asioita ainakin on huomioitava kun tätä uudistusta tehdään ja tietenkin olisivat hirvittävän yksinkertaisia niin ehkäpä se sote uudistuskin olisi saatu tehtyä jo aikaa sitten kun kuitenkin jo usea eduskunta on sitä käsitellyt ja siihen liittyvää lainsäädäntöä on pitkälti yhdeksänkymmentä luvulta asti suomessa jo työstetty mutta on tietenkin hirvittävän tärkeää että tämä hallituksen esitys joka nyt on käsittelyssä ja myös koko tämä keskustelu liittyen sosiaaliturvaan tunnistavat työn luonteen muuttumisen modernissa yhteiskunnassa jos me haluamme lisätä työllisyysastettamme mikä on ihan keskeistä koko hyvinvointivaltion kestävyyden kannalta niin silloin meidän täytyy ottaa myös lyhytaikaisia pätkätöitä keikkatöitä vastaan

keikkatyön vastaanottamisen olla järkevää ja täytyy saada tietää mitä siitä jää itselle käteen

arvoisa puhemies on hyvä että täällä keskustellaan tulorekisteristä koska se on todellakin tässä toimi hankkeessa josta edustaja kulmuni täällä hyvin puhui noussut yhdeksi kulmakiveksi sosiaaliturvan uudistamisessa tässä voisi myös vastata edustaja touko aallon huoliin tai kysymyksiin parlamentaarisesta yhteisymmärryksestä ja komiteatyöskentelystä nimittäin toimi hankehan on ollut sellaista työtä ja me olemme siellä asiantuntijoiden etujärjestöjen ja kaikkien puolueiden kesken itse asiassa paiskineet töitä jo vajaan vuoden ajan ja oppineet koko lailla asioita voisi jopa väittää että siellä käsitykset ovat jossain määrin menneet yhteneväiseen suuntaan

on pitkälti synonyymi sille että on palveluja ihmisiä ei jätetä yksin ja siihen että ei jätetä yksin sisältyy apua ja siihen voi sisältyä pientä elämäntilanteeseen sopivaa patistamistakin tässä suhteessa meille on on ollut äärimmäisen opettavaista kuunnella brittiläisiä ja vaikkapa eilen erinomaisia tanskalaisia asiantuntijoita joilta nimenomaan oppi tämän miten sosiaaliturvan taso voidaan pitää korkeana ja ihmisten tuloepävarmuutta todella vähentää kun samalla pidetään huoli työmarkkinoiden liikkuvuudesta ja joustavuudesta tässä tämä velvoittavuus joka tähän asti on ymmärretty pitkälti byrokratiana tarkoittaa nimenomaan kontaktia työttömän ja hallinnon välillä sehän on suomessa aika uutta meillä on vanhastaan hyvin passivoiva työttömyysturva ihminen on saattanut ilmoittautua työttömäksi ja ei ole sen jälkeen puoleen vuoteen ollut ainuttakaan kontaktia mielestäni tähän perustulo sanaan ei kannattaisi nyt hirttäytyä jos sillä tarkoitetaan perinteistä perustuloa joka on niin kuin vastikkeeton tulonsiirto kaikille niin sellainen uudistus on umpikuja ja mahdoton tanskalaiset sanoivat sen eilen hyvin seminaarissaan me hylkäsimme tämän ajatuksen jo aikoja sitten se on kunnianhimoton uudistus

meillä on liian korkea työttömyysaste ja alhainen työllisyys meidän pitää uudistaa ja me voimme ihan hyvin sen tietopohjan varassa todella lähteä uudistamaan jota me saamme nyt lisää kiitos tämän kokeilun mutta myös tämän työn jota on tehty yksi asia mikä on myös opittu on se että tämä ei todellakaan tule olemaan yksi kuusisataasivuinen tai tuhatsivuinen lakipaketti vaan järkevä sekvenssi sarja monia uudistuksia joissa pitää koko ajan ajatella myös lopullista maalia kiitos
muistutan edustajia että me päätämme tämän istunnon puolelta ja täällä on vielä yksi päätösasia joudutaan poistamaan osa asioista listalta
arvoisa arvoisa rouva puhemies ihan lyhyesti ennen saapumistani tänne eduskuntaan kansanedustajaksi vuonna kaksituhattayksitoista työllistin pitkäaikaistyöttömiä ja vajaakuntoisia ihmisiä lahtelaisen työkeskuksen vetäjänä vuositasolla noin sataviisikymmentä ihmistä työtöntä ihmistä nuorta vajaakuntoista eri ikäistä ihmistä meni meidän työkeskuksemme läpi ja yhteistä tälle joukolle oli se että sosiaaliturvamalli joka suomessa vielä silloin oli ja pitkälti tänä päivänäkin on ei kaikilta osiltaan ollut joko kannustava tai sitten erilaisia elämäntilanteita huomioon ottava on ollut ilahduttavaa kuunnella kuinka ennen seuraavia vaaleja täällä eduskunnassa ollaan hyvin yksimielisiä siitä että sosiaaliturvajärjestelmä vaatii laajamittaisen uudistuksen meidän pitää myös tältä osalta elää ajassa kansallisen tulorekisterin laatiminen on tietenkin yksi tärkeä osa käytännössä pohja uuden sosiaaliturvajärjestelmän rakentamiselle ja meillä sosiaalidemokraateilla on ollut tämmöinen yleisturvamalli pohjalla meidän omille esityksillemme mutta toivoisin että seuraavalla vaalikaudella viisastuisimme tässä talossa sillä tavoin että kun vahvojen vaalitavoitteidemme ja vaaliohjelmiemme jälkeen tulemme eduskuntaan ketkä tänne silloin tulevatkaan tekisimme laajapohjaista parlamentaarista valmistelua niistä isoista asioista joita on esimerkiksi sosiaaliturva

kukaan ole sellaista perinteistä perusturvamallia vastikkeetonta ajamassakaan suomeen meillä on toinen tärkeä valmistelu meneillään tämän toimi hankkeen lisäksi se on verotuksen tiekartta road map sekin tulee britanniasta britanniasta voidaan ottaa paljon oppia kaikessa muussa paitsi päätöksenteon tavassa päätöksenteon tavassa he ovat onnettomia tämä verotuksen tiekartta on parhaillaan liikkeellä

tutkimushankkeella jossa katsotaan mihin maailmaan tulevaisuuden verotusta tehdään kun työ muuttuu digitalisaatio etenee verokilpailu kovenee tulee maakuntauudistus ja kaikki tällaiset se on erittäin tärkeä hanke ja siitä sitten työ jatkuu sekin valmistuu ennen seuraavan hallituksen toiminnan alkamista ymmärtääkseni kun ajatellaan tavallisten ihmisten elämää niin siinä vaikuttavat sosiaaliturva verotus ja maksut ja tämä kokonaisuus on oikeastaan tärkeää ottaa huomioon jos pyrimme todella kannustaviin ja oikeudenmukaisiin ratkaisuihin
muistutan vielä
puhemies niin kuin täällä on useasti todettu tämä on ensimmäinen askel kohti sotu uudistusta jossa tulot olivat ne sitten sosiaalituloja ansio tai pääomatuloja pystytään kenties netottamaan jopa päiväkohtaisesti jolloin ihmisten etuisuudet eivät koskaan katkea edustaja aalto tässä puhui hyvin tukien vastikkeellisuudesta tai vastikkeettomuudesta tätä täytyy pohtia myös jatkossa sitten haluaisin ihan lyhyesti kommentoida tätä työtulotukea mikä on sdpn ehdotelma siellä on aivan oikea havainto siitä että sosiaalivakuutusmaksut estävät työllistymistä matalapalkka aloilla mutta tässä sdpn esittämässä mallissa on se ongelma että heidän kohdistuu ainoastaan alle viiteentoistatuhanteen ansaitseviin sekä osa aika tai tilapäiseen työhön joten tämä saattaa itse asiassa kannustaa enemmän siihen että todellakin niitä tilapäisiä ja ja osa aikatöitä tulee enemmän ja enemmän koska se synnyttää tietyn kilpailuedun ihmiselle tulee myöskin kannustavammaksi vastaanottaa tämmöinen lyhyt osa aikainen työpätkä jos hänelle jää enemmän siitä käteen eli tämä on ongelma itse olisin sitä mieltä että täytyisi todellakin tätä työtulovähennystä nostaa asteittain pienin askelin

arvoisa puhemies tässähän oli siis kyse siitä käytänkö vastauspuheenvuoron vai

tässä oli pieni väärinkäsitys työtulotuen osalta siis työtulotukihan on itse asiassa olemassa olevan työtulovähennyksen jatkamista nollan prosentin alapuolelle eli nollaan euroon saakka jolloin se on portaaton ja säädettävä myöskin etuuden koon suhteen eli siinä on sellainen erinomainen seikka että kukin hallitus voi